päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

edustaja tolppanen
arvoisa puhemies kun työttömyys sattuu kohdalle se on ihmiselle todella iso asia ihminen menettää puolet tuloistaan sekä työyhteisön ympäriltään kukaan meistä ei haluaisi sitä omalle kohdalleen tosiasia on että työttömät tarvitsevat työtä ja työpaikkoja ihmiset jotka hakevat satoja työpaikkoja toivovat haastattelukutsua ja sellaista yhteydenottoa jossa lukee sinut on valittu ministeri lindström te lupasitte vain muutamia viikkoja sitten että työttömiä ei enää kyykytetä eikä kiusata ihmiset ottivat tämän vakavasti tänään olemme kuitenkin saaneet lehdistä lukea ja todeta että työttömille kaavaillaan mittavaa pakkopakettia jossa työttömän on muun muassa haettava kahtatoista työpaikkaa kolmessa kuukaudessa tai hän saa tuplakarenssin jos työpaikkaa ei hakemisesta huolimatta löydy leikataan työttömyysturvaa lisäksi pakotatte työttömät raportoimaan viikon välein ministeri lindström suunnitteletteko todella tällaista pakkopakettia ja tällaista tuplakarenssia
arvoisa herra puhemies tässä on kyseessä siis aktiivimallin luominen mallin josta on puhuttu jo pitkään tämä on täysin ollut tämmöinen tulee tämä on niin sanotussa kymppilistassa joka on työmarkkinajärjestöjen kanssa yhdessä sovittu tätä viedään eteenpäin tämä lähtee lausuntokierrokselle jonka jälkeen sitten tarkentuu minkälainen se malli on se mikä on julkisuudessa ollut on luonnos joka ei todellakaan ole sitten se lopullinen malli sinne on tullut luonnos jota on sitten kommentoitu ja pidetty ikään kuin asia ei ole vaan tämä on aivan normaali hallituksen esitys joka lähtee lausuntokierrokselle ja ja sen jälkeen tarkentuu ja sitten tulee vasta esityksenä eduskuntaan
pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksen nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta

puhemies mitähän työttömät nyt tästä vastauksesta oikein saivat nyt näyttää kyllä kovin pahasti siltä että hallituksella ei ole minkäänlaista käsitystä siitä kuinka suuresta asiasta tässä on kyse hallitus kohtelee ihmisiä lukuina ei elävinä tuntevina ihmisinä ihmiset eivät tule hyväksymään tätä hallitus haluaa näköjään kytätä ja kiusata ihmisiä oletteko tietoinen arvoisa ministeri siitä että palkansaajajärjestöt eivät pakkopakettia ja tuplakarensseja hyväksy niitä eivät kannata myöskään yrittäjäjärjestöt eikä niitä hyväksy ekkaan kaiken lisäksi nämä työttömyysturvan heikennykset näyttävät rikkovan kilpailukykysopimuksen miksi ihmeessä tällaista edes yritetään viedä eteenpäin eikö nyt olisi jo tässä vaiheessa parasta arvon ministeri vetää tämä ihmisiä loukkaava esityspaketti ja kyselypaketti kokonaan pois
arvoisa herra puhemies ei sitä mihinkään pois vedetä kun ei ole vielä mitään esitystäkään kuten sanoin tämä on luonnos te sanoitte että hallituksella ei ole käsitystä siitä miltä työttömästä tuntuu minä väitän että hallituksella on vallan mainio käsitys miltä tuntuu työttömästä joka ei saa työtä sen takia me teemme uudistuksia että se työn tekeminen työn tarjoaminen olisi aina kannattavaa ja siihen tähtää myös tämä aktiivimalli

monesti voi olla niin että tämmöisestä vastauksesta työttömät kokevat että mitä ihmettä tuo kaveri tuolla örisee minä olen itse ollut työtön väitän tietäväni asiasta siis

arvoisa puhemies aktiivisuus on hyvä asia ja erityisen hyvä asia on se että hallitus ja työvoimahallinto ovat aktiivisia tarjotessaan työttömille palveluita on rakennettu sitenpäin sekä tämä työnhakuvelvoite jossa pitää saada tietty määrä työpäiviä jotta työttömyysturvaa ei leikata että sitten tämä nettihaku jossa pitää raportoida haetuista työpaikoista

jos hän ei onnistu saamaan työtä itsellensä niin siitä seuraa karenssi tämä minun mielestäni on väärinpäin rakennettu valtiovallalla pitää olla velvollisuus tarjota niitä aktiivitoimia ja jos niistä kieltäydytään niin silloin on ymmärrettävää että siitä seuraa jotain sanktiota voitteko ministeri luvata että tämä valmistelu käännetään nyt oikeinpäin

jotta niitä palveluja on on täysin kohtuutonta niitä työttömiä kohtaan että me jotain tarjota palveluja me olemme tämän tiedostaneet ja siksi sinne myös panostetaan että niitä palveluja on jollei ole töitä tarjolla eli tämä on kyllä otettu huomioon näissä esityksissä

arvoisa puhemies olen tässä salissa luvannut ja sanonut tuon äskeisen ihan ääneen eli ei voida odottaa että silloin jos meillä ei ole palveluja tulisi joku sanktio tämä on se minun tahtotilani pitääkö se sitten kirjata lakiin se se on niin iso lupaus että minä en lähde sitä tässä lupaamaan vaan täytyy tutkia mitä tälle asialle voidaan tehdä niin että se tahtotila tulee sieltä läpi
lisäkysymys aivan poikkeuksellisesti kolmannen kerran peräkkäin edustaja filatov puhemies
anteeksi mutta kysehän on siitä että te kirjaatte lakiin työttömälle velvollisuuden ja jos ei hän kykene sitä täyttämään niin siitä seuraa karenssi mutta te ette ole valmis kirjaamaan lakiin ilman lisäselvittelyitä sitä että työhallinnolla on velvollisuus tarjota aktiivitoimia ennen kuin tuo karenssi tulee tässä on oikeasti kyse siitä miten vastuut ja velvollisuudet ja oikeudet tasapainottuvat ja ilman kirjausta lakiin ne eivät tasapainotu oikeudenmukaisesti

minä en tästä aitiosta ryhdy lupaamaan mitään sellaista ennen kuin minä selvitän miten on mahdollista tämä tahtotila toteuttaa ja tämä tullaan ilman muuta selvittämään niin että se tulee tulee sitten läpi sieltä kuten sanoin minä en tästä aitiosta ryhdy mitään sellaisia lupailemaan minkä joutuisi sitten perumaan kenties

puhemies vaikka pitkäaikaistyöttömyys on kääntynyt laskuun niin yli kaksi vuotta työttöminä olleiden määrä kasvaa edelleen ja tiedetään ennestään että mitä pitempään työttömyys on kestänyt sitä raskaampia toimia tarvitaan ja nimenomaan tukitoimia ei sanktioita selvä kysymys ministeri lindström aikooko työhallinto siirtyä aiempaa enemmän työsuhteisiin tukitoimiin työ kuntouttaa kaikkein parhaiten ja turvaa myös toimeentulon sen määräaikaisen tukisijoituksen jälkeen tosiasia on kuitenkin se että aika monella iäkkäällä

tällaisessa ketjussa nyt me olemme saaneet yli vuoden työttöminä olleitten määrän onneksi kääntymään laskuun mutta sen yli kaksi vuotta eli todella pitkään työttöminä olleitten määrä on valitettavan suurta vielä tämä tulee menemään tämmöisessä ketjussa

mitä me olemme tekemässä ja tulemme tekemään toivottavasti on semmoinen yhteisvaikutus että voitaisiin tähän pitkäaikaistyöttömyyden ongelmaan puuttua me tiedämme varsin hyvin sen että tässä ei ole kyse kyse pelkästään työttömyydestä vaan he ovat myös moniongelmaisia ihmisiä siinä suhteessa

herra puhemies työ on parasta sosiaaliturvaa ihmisille ja on tärkeää että hallitus on ottanut vakavasti tämän työllisyyskysymyksen ja hakee siihen aktiivisesti ratkaisuja koko ajan laajalla skaalalla tämä on tärkeää tarkistin tänään

että jokaiselle työttömälle työnhakijalle tehtäisiin tämmöinen osaamisprofiili jossa koulutus ja kokemus tulee esille eikä pelkästään se mitä työtehtävää hän on aiemmin hoitanut

arvoisa puhemies tämmöinen osaamisprofiili on ihan hyvä ajatus

tähän ehkä osin liittyy tämmöinen vastaus että täällä on ollut esitys muuntokoulutuksesta jolla me pyrimme nopeasti reagoimaan semmoisiin tarpeisiin kun meillä tulee tarvetta jollekin alalle äkillisesti eli muuntokoulutuksen avulla päästään näihin ongelmiin puuttumaan paitsi tämä osaaminen ja sen profiilin esilletuominen myös asenne on tietenkin kun itse olen noita yrityksiä kiertänyt niin monesti se yrityksen ykkösprioriteetti on se heille tärkeintä on se mikä se ihmisen asenne on kun hän hakee töitä ei välttämättä pelkästään se osaaminen näitten yhteisvaikutuksesta varmaan varmaan mahdollisimman moni sitten toivottavasti saa sitä oikeaa työtä

työministeri lindström totesi mielestäni hyvin viisaasti sen että mitä pidempään ihminen on työttömänä sitä enemmän voi olla erilaisia sosiaalisia esimerkiksi jaksamiseen liittyviä ongelmia ja sen vuoksi ajattelen että minusta on aika epäinhimillistä ajatella että riippumatta esimerkiksi siitä mikä henkilön henkilökohtainen tilanne on tai missäpäin suomea hän hän asuu tai mitkä ovat tietotekniset kyvyt ja niin edelleen ratkaistaisiin lailla tämmöinen karenssi jos ei onnistu hakemaan määräajassa kahtatoista työpaikkaa kyllä toivoisin että hallitus miettisi vielä tästäkin näkökulmasta miten tämä palvelee ihmisten yhdenvertaisuutta ja toivoisin myös että ottaisitte huomioon sen että että kun ihminen joutuu karenssille niin hän joutuu turvautumaan toimeentulotukeen ja köyhyystutkijoiden mukaan toimeentulotuki on kaikkein vaikein katiska työttömälle ja ja köyhälle ihmiselle sieltä on kaikkein vaikeinta

ole mikään tavoite emmekä me pyri luomaan semmoista järjestelmää joka lisäisi karensseja kun minulle on esitelty tätä luonnosta niin täällä lukee myös se että että todennäköisesti näitten karenssien määrä tulisi putoamaan tällä uudella systeemillä mikä se sitten loppujen lopuksi onkaan tämmöinen hakuvelvollisuus tässä luonnoksessa koskisi yhtä työpaikkaa viikossa mielestäni tämä on aika maltillinen maltillinen esitys tämä voi tarkentua tässä eli eli tosiaan lausuntokierroksen jälkeen on sitten syytä palata siihen oikeaan viralliseen esitykseen joka tulee tänne eduskuntaan ja sitten on tietenkin paikka paikka antaa sitä oikeaa kritiikkiä

arvoisa puhemies mielestäni hallituksella on erikoinen käsitys työttömien aktivoinnista ja en voi olla ajattelematta että taustalla tuntuu olevan ajatus että työttömät työttömät eivät halua tehdä töitä töitä ja siksi on käytettävä kontrollia ja sanktioita työttömän ihmisen näkökulmasta tämä on kyykyttämistä ja kontrolloimista mitä jos työtä ei ole tai kotona ei ole nettiä tai lähin netti on kaukana tai kuka seuraa näitä miljoonia raportteja joita tulee tämän viikoittaisen seurannan tuloksena tällä tavalla ei synny työpaikkoja mutta osa työttömistä ajetaan kyllä työnhaun ulkopuolelle

arvoisa puhemies ymmärrän täysin sen loukkaantumisen joka kerta kun tähän järjestelmään pyritään puuttumaan ja joka kerta kun sinne tulee jotain tiukennuksia työttömän kannalta tulee kritiikkiä mutta siellä toisella puolella on sitten myös tämä valtiontalouden tilanne ja se että meillä on kohtaanto ongelma pakkohan tälle järjestelmälle on jotakin tehdä ja vielä kerran totean sen että minun arvomaailmani lähtee siitä että minä en syytä työtöntä tämän omasta asemasta suurin osa ihmisistä on työttömiä ilman omaa syytään eikä hallitus lähde siitä ajatuksesta että se on sinun syysi sinua pitää potkia ei vaan meidän pitää tätä järjestelmää muuttaa jotta meillä rahat riittävät tähän järjestelmään sen takia me olemme tehneet näitä muutoksia ja siksi me muun muassa käytämme olemassa olevia rahoja nykyistä fiksummin aikaisempaa fiksummin niin että rahat riittävät jatkossakin tämän valtavan valtavan taakan kantamiseen

arvoisa puhemies hallituksen puoliväliriihessä tuli kirjaus myös yhdistelmävakuutuksen selvittämisestä siitä miten pystyttäisiin modernia työelämää johon saattavat yhdistyä työn tekeminen ja yrittäjyys samanaikaisesti ja työttömyysturvaa sitä kautta myös edistämään olisin kysynyt hallitukselta miten tämä yhdistelmävakuutuksen selvittäminen etenee

arvoisa puhemies kiitoksia kysymyksestä hyvä kysymys näin on todettava että perustulo on todellakin herättänyt laajaa kiinnostusta maailmalla positiivista kiinnostusta olemme totta kai varmaan hallituksena myös yhtä kiinnostuneita siitä mitä tämän kokeilun tuloksena saadaan aikaan nyt on tietysti tilanne että tämä on vasta tammikuussa lähtenyt liikkeelle joten tietoa kerätään parasta aikaa ja sen perusteella tehdään sitten tietysti se jatkosuunnitelma millainen se on sellaista mallia tässä ja nyt ei ole esittää mutta sen täytyy perustua varmasti riittävään otantaan sitten täytyy olla myös jatkoa tiedossa että millä millä budjetilla millä mallilla mitä tulee sitten tähän työelämän muutokseen mihin kysyjä tässä viittasi osa aikaiseen yrittäjyyteen ja muuhun niin kyllä tämä on hallituksen tahtotila että kehitetään juurikin mahdollisuutta ehkä olla yrittäjänä välillä työntekijänä että näin

olin neljätoista vuotias kun uudenkaupungin autotehdas perustettiin kuusikymmentäyhdeksän ja olen seurannut viisikymmentä vuotta sen toimintaa välillä on ollut melkein lappu luukulla tällä hetkellä aurinko paistaa tuhansia rekrytoidaan näyttää erittäin hyvältä rekka kulkee ja rekrytoi kotimaista työvoimaa myös vahterus työllistää lounais suomessa vakka suomessa satoja ihmisiä samoin turun telakalla menee älyttömän loistavan hyvin minä kysynkin mitä siellä lounais suomessa on tapahtunut koska siellä on tämä kehitys näin hyvää voidaanko sitä siirtää koko suomeen ja vielä uudenkaupungin tilanteesta asuntoprobleema on siellä suuri ja kuljetukset pelaavat

ministeri vastaa mikäli hän katsoo että tämä kysymys on riittävän lähellä sitä alkuperäistä kysymystä josta keskustelu lähti liikkeelle
niin arvoisa puhemies kyllä tämä riittävän lähellä on tämä liittyy tähän positiiviseen rakennemuutokseen joka onneksi on tuolla lounais varsinais suomessa lähtenyt sitten etenemään hallituksen tavoite on se että sitä positiivista rakennemuutosta edesautetaan mietitään keinoja millä me voisimme vauhdittaa sitä ja toisaalta millä me voisimme levittää sitä hyvää muualle suomeen keski suomeen lappiin ja itäiseen suomeen missä työttömyys on korkeampaa kuin länsi suomessa tämän takia parasta aikaa selvityshenkilö jari jokinen selvityshenkilö esko aho ovat tehneet tämmöiset raportit toinen on jätetty toinen tullaan jättämään liittyen siihen mitä toimenpiteitä hallituksen olisi hyvä tehdä tämän positiivisen rakennemuutoksen edistämiseksi ja sen levittämiseksi ympäri suomea eli tämä työ on käynnissä ja me olemme tunnistaneet

herra puhemies onneksi ministeri lindström ei vastannut siihen niin että kun lounais suomessa on kepitetty vielä enemmän työttömiä niin siellä on lähtenyt tämmöinen positiivinen vire vire liikkeelle mutta olisin kysynyt ollaanko hallituksessa pohdittu sitä jos tämä työttömien kiristäminen ja näitten etuuksien leikkaaminen ja sanotaanko se valvonta lähteekin aktivoimaan näitä työttömiä siten että joudutaan pohtimaan koska siellä niin sanotusti nauha katkeaa eli ollaanko hallituksessa vakavasti pohdittu sen yhden ihmisryhmän kohdalta että koko ajan heikennetään ja kiristetään eikö jossain kohtaa pitäisi moraaliset arvot tulla eikä selitettäisi sillä että ollaan vain aktiivisia niin että nyt ruvettaisiin kantamaan vastuuta ihmisten töihinpääsystä

arvoisa puhemies tämä on tietysti arvolatautunut kysymys ja sinällään äärettömän tärkeä totta kai voi sanoa että joka kerta kun edellinenkin hallitus joutui tekemään työttömyysturvaan leikkauksia ettei sekään totuus unohdu tämmöisiä päätöksiä tehdään ne ovat hankalia voin sanoa että tätä juuri olen tarkoittanut kun olen sanonut että täältä aitiosta olen joutunut puolustamaan esityksiä joista sydän saattaa sanoa jotakin ihan muuta mutta kun ollaan porukalla päätetty viedä asioita eteenpäin niin viedään niitä vaikeitakin asioita ja näin tullaan siihen työmarkkinajärjestöjen kanssa sovittuun kymppilistaan jossa on työttömille hyviä asioita mutta sitten siellä on näitä vähemmän hyviä asioita työmarkkinajärjestöt ovat todenneet että heitä helpottaa jos nämä hyvät asiat menevät eteenpäin kyllä minä aina kysyn sen työttömän näkökulmasta miltä miltä tämä näyttää esimerkiksi tämä luonnos näyttää vielä tällä hetkellä erittäin monimutkaiselta ja sitä pitää vielä selkeyttää
viimeinen lisäkysymys edustaja ihalainen
arvoisa puhemies meidän pitkä linjamme on työllisyyden taittamisessa ollut se että syntyy aitoja työ ja koulutuspaikkoja ja niitä tukevia palveluja mutta yhtä lailla työttömien pitää myös olla aktiivisia hakemaan työtä ja koulutuspaikkoja meidän arvomaailmassamme kaikki työ on arvokasta ja tämä on hyvin tärkeää pitää mielessä on se että meillä rahoitus työllisyyden hoitamiseen palkkatukeen on riittämätön jotta voidaan tarjota aidosti niitä palveluja työttömien toimeentuloturvaan on tehty nyt isoja leikkauksia ja minusta niitä ei pitäisi missään muodossa enää tehdä lisää meidän pitäisi ruveta arvostamaan myös työttömiä heidän perheittensä elämää ja tukemaan positiivisilla asioilla heidän selviytymistään arvostamani työministeri minä toivon että tässä muodossa tätä lakiesitystä joka nyt on valmisteilla ei tänne tuotaisi vaan tehtäisiin uutta arviota eikä myöskään tuotaisi sellaista esitystä että te toimistot lakkautetaan ja yksityistetään kaikki työvoimapalvelut herran tähden siitä

puhemies kovasti arvostamani edeltäjä lauri ihalainen käytti viisaan puheenvuoron ja tätä koetin sanoa paljon kömpelömmin sanoin kuin hän tuossa sanoi tämä esitys lähtee luonnokselle sen jälkeen se tarkennetaan ja sitten katsotaan minkälainen se lopullisesti tulee olemaan korostan että tämä on luonnos ja täällä on vielä paljon sellaisia ratkaisemattomia ongelmia ongelmakohtia ja varmaan semmoisia asioita joudutaan tarkentamaan mutta aktiivimalli jossakin muodossa tulee näin on hallitus päättänyt ja minkälainen sisältö on se todellakin tarkentuu toivottavasti oppositio voi olla rakentavalla tavalla mukana tekemässä sitä lopullista

seuraava kysymys edustaja järvinen
arvoisa puhemies työttömyydellä jatketaan kaikkein surkein tilanne on nimenomaan pitkäaikaistyöttömillä heillä on usein terveys ja talousongelmia puutteita osaamisessa ja kaikkein hankalin tilanne työllistymisessä mutta nyt taivaalla on myös uusia uhkia kun tällä hetkellä pitkäaikaistyöttömät ovat kuntien vastuulla on tulevan maakunta ja sote uudistuksen myötä tilanne vähän sellainen että pitkäaikaistyöttömät eivät oikein ole kenenkään vastuulla eivät kuntien eivätkä maakuntien ja kun samaan aikaan suunnitellaan että työttömyydessäkin palveluntarjoajilla pitäisi olla yhtiömuoto niin se tarkoittaa sitä että kaikki ne yhdistykset jotka tällä hetkellä ovat isossa roolissa pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä uhkaavat tipahtaa tästä tästä pois heille tulee isoja hankaluuksia pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä

mitä se lopullisesti tarkoittaa mutta niissä luonnoksissahan joita itse olen lukenut lukee että viime kädessä jos ei muita toimijoita ole maakunta aina vastaa niistä palveluista se on maakunnan vastuulla jatkossa on esimerkiksi tämmöinen problematiikka joka liittyy näihin niin sanottuihin sakkomaksuihin jotka tällä hetkellä ovat kuntien kontolla me olemme

joku tämmöinen samanlainen elementti tämä on vielä auki ja ratkaisematta koska tämä on aika lailla monimutkaista tulisiko maakunnalle tavallaan samanlainen kannustava elementti tämä on vielä ratkaisematta mutta kyllä pitkäaikaistyöttömistä viime kädessä aina se maakunta vastaa
pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksen nousemaan ylös ja painamaan painiketta otetaan tästä muutama lisäkysymys ottaen huomioon että äsken käytiin keskustelua työllisyys käsitteen alla jo aika pitkään edustaja järvinen teillä ensimmäinen lisäkysymys
arvoisa puhemies kannattaa muistaa että maakunnat ovat aika kaukana yksittäisestä pitkäaikaistyöttömästä ja hänen osaamisestaan kuntaliitto järjestöt monet yhdistykset ja ja asiantuntijat ovat todella huolissaan siitä mitä tulee tapahtumaan tilannetta vaikeuttaa myöskin rahoitusjärjestelmän uudistus kun tällä hetkellä kunnille ohjataan rahaa pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon ja kunnilla on myös sakkomaksuja niin jatkossa tilanne on se että

arvoisa puhemies minä en ole mikään sote asiantuntija mutta jotenkin minulla on semmoinen kuva että näitä asioita ei asetettaisi vastakkain niin että joku toinen hoidetaan ja joku toinen jää hoitamatta se ei kyllä minun ajatteluuni oikein mahdu kyllä se työllisyyden hoitaminen on on oma prosessinsa ja sitten tämä muu on itse näen tämän asian ja kuten äsken sanoin tämä sakkomaksuproblematiikka ei tällä hetkellä toimi sehän ei ole toiminut koska siinä on ollut sellainen ongelma että että tavallaan on pystytty keplottelemaan sillä systeemillä koska järjestelmästä on löydetty tämmöinen aukko miten tästä saataisiin toimiva ja kannustava jatkossa uudessa kasvupalvelumaailmassa se on vielä työn alla kuten sanoin tätä asiaa vielä tässä mietitään ja pohditaan minkälainen malli sinne

arvoisa puhemies kaiken työn pitäisi olla arvokasta myös sellaisen työn jota ei tehdä ansiotyösuhteissa esimerkiksi kansalaisjärjestöissä tehtävän vapaaehtoistyön sillä työllä mitä työttömät tekevät kansalaisjärjestöissä vapaaehtoisesti on sekä kansantaloudelle että monille näistä työttömistä valtava merkitys no nyt kun maakuntauudistuksessa ne järjestöt joissa he ovat voineet tähän asti toimia muuttuvat yhtiöiksi niin työtön ei voi enää näissä harrastaa vapaaehtoista kansalaisjärjestötoimintaa menettämättä työttömyysturvaansa eli käytännössä

arvoisa puhemies kovasti tuntuu omituiselta ja vieraalta maailmalta tuo mitä edustaja kontula tuossa kuvasi minulle ei ainakaan ole millään lailla tullut sellainen uhkakuva mieleenkään mistä te nyt puhuitte että kansalaisjärjestötoiminta jotenkin olisi uhattuna tulevassa tulevassa kasvupalvelumaailmassa ja ja maakuntauudistuksen jälkeenkään aivan varmasti sille löytyy oma roolinsa oma tärkeä roolinsa se on ilman muuta selvää että kaikki työ on aina arvokasta vaikkei siitä kaikesta työstä aina maksettaisi palkkaakaan

tunnistaa ja tunnustaa tämän kansalaisjärjestötyön merkityksen minä en lähtisi kyllä pelottelemaan tällä

arvoisa puhemies pitkäaikaistyöttömyys on todellakin työmarkkinoilla suuri ongelma kuten myöskin se että työvoiman kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa ja edustaja jokisen mainitsemat luvut kolmesataaseitsemäntoistatuhatta työtöntä avointa työpaikkaa puhuvat puolestaan mutta jos yksityisen työnvälittäjän annetaan tukea julkisia työvoimatoimistoja niin parannetaan työntekijöiden ja avointen työpaikkojen kohtaamista tästä on olemassa alueellisia esimerkkejä pirkanmaalta ja uudeltamaalta ne ovat onnistuneet ymmärtääkseni varsin hyvin

puhemies täällä tulee tietysti kritiikkiä ja sitten rakentavia esityksiä kuten edustaja wallinilta äsken kyllä hallitus on avoin kaikille fiksuille ajatuksille näistä luvuista sen verran että tosiaan tuoreimpien lukujen mukaan on kolmesataaseitsemäntoistatuhatta työtöntä ja pitkäaikaistyöttömien määrä satakaksitoistatuhatta ja avoimia työpaikkoja oli muistini mukaan noin tämän tilaston mukaan mikä oli työ ja elinkeinoministeriöstä näistä tilastoista voidaan tietysti jokainen väitellä ovatko ne totta vai ei mutta näiden näiden perusteella itse puhun mitkä tulevat työ ja elinkeinoministeriöstä eli vastauksena kysymykseenne olemme avoimia kaikille esityksille mutta jokaisella on varmaan hintalappu ja ne kaikki tarkastellaan sitten hallituksessa yhteistuumin

moni pitkäaikaistyötön on mukana kansalaisjärjestötoiminnassa ja nyt viime päivinä on kuohuttanut päätös jonka verottaja on tehnyt elikkä se että talkootyössä tarjottava ruokailu olisi jatkossa veronalaista haluaisin kysyä nyt valtiovarainministeriltä voiko tämmöinen kansalaisten ja aktiivinen toiminta tulla tällä tavalla rangaistuksi verottajan toimesta voiko olla että tällainen maalaisjärjen vastainen päätös on verottajalta todellakin nyt aktivoitumassa pystyykö valtiovarainministeri vastaamaan tähän ja kertomaan tästä tämä on valtavan suuri huoli mikä tällä hetkellä on monissa kansalaisjärjestöissä monissa kolmannen sektorin toimijoissa

arvoisa arvoisa puhemies ymmärrän huolen ja oletan että tässä on kyse verottajan tulkinnasta tähän täytyy paneutua koska tämähän on kuten totesitte selvitän ja palaamme tähän

arvoisa puhemies palaan tähän edustaja järvisen alkuperäiseen kysymykseen jossa oli huoli siitä mitä tulee tapahtumaan työllisyyden hoidossa näiden hallituksen isojen suunnitelmien johdosta tänään valtiontalouden tarkastusvirastossa saimme selvityksen siitä miltä nämä suunnitelmat viraston näkökulmasta näyttävät ja nyt on kyllä pakko sanoa että tämä edustaja järvisen pelko on aiheellinen eli kun siirretään vastuu maakunnille annetaan siihen liittyen tietty määrä rahaa maakunnille ja samaan aikaan hallitus on tehnyt järjestelmän jossa terveydenhoitopuolelle ei tule lisää rahaa jos kulut ylittyvät arvioidusta ja lisäksi kielletään lainanotto eikä myöskään ole verotusoikeutta niin on kyllä erittäin suuri riski että näissä olosuhteissa kun tämä pakkopaita pannaan tänne terveysmenojen puolelle työllisyyden hoito on sitten se joka tässä järjestelmässä kärsii ja sen takia kysyn ministeriltä oletteko te vastuullisena ministerinä miettinyt mitä tämä sote uudistus tarkoittaa työllisyyden hoidon tulevaisuuden

totta kai me keskustelemme hallituksen sisällä näitten valtavien uudistuksien vaikutuksista myös toinen toisiimme liittyen minun roolini on tietenkin miettiä sitä mistä te juuri kysyitte miten työttömyyden hoito jatkossa sitten hoidetaan uskon kyllä siihen että nämä pystytään yhdistämään niin että se palveluprosessi jatkossa on semmoinen että työnhakija ja työntarjoaja tästä hyötyvät meillä ne palvelut jatkossa määritellään valmisteilla olevassa rekrytointi ja osaamispalvelulaissa ja se mahdollistaa sitten vapauden järjestää tarkoituksen ja tarpeenmukaisia palveluita ja palvelukokonaisuuksia ja maakunnille on taattava tietenkin riittävät velvoitteet ja toisaalta kannusteet näitten palvelujen järjestämiseen työttömille tämä lukee näissä luonnoksissa joita minulle on esitetty
seuraava kysymys edustaja modig
arvoisa puhemies hallitus ilmoitti kehysriihen kehysriihen yhteydessä että te te aiotte leikata asumistuesta yhdeksi syyksi ilmoitettiin se että tällä pystytään alentamaan vuokria asumistuen vaikutuksesta vuokrien kehitykseen ei voi vetää näin yksinkertaisia päätelmiä muun muassa kelan tutkijoiden analyysit ja tilastot osoittavat että vuokrat ovat nousseet myös niinä vuosina kun asumistukea ei ole korotettu tai silloin kun indeksit ovat olleet jäädytettynä tämä leikkaus osuu kaikkein koviten pääkaupunkiseudulla korkeita vuokria pienistä asunnoista maksaviin eli niihin joilla on jo nyt kaikkein vaikeinta taloudellisesti asumistuen leikkaus ei johda automaattiseen vuokrien laskuun mutta siihen se johtaa varmasti että yhä useampi joutuu turvautumaan toimeentulotukeen selvitäkseen asumiskustannuksistansa mihin perustuu arvon hallitus ajatus siitä että tämä leikkaus automaattisesti alentaisi vuokria ja kuinka tällä on ajateltu säästää rahaa kun yhä useampi joutuu toimeentulotuen piiriin

puhemies siihen on varauduttu että yhä useampi

on varauduttu tässä päätöksessä jonka hallitus kehysriihessä linjasi asia kaksi meidän ovat voimaan tulleen viime vaalikaudella uudistetun asumistukilain jälkeen kasvaneet jos ne eivät nyt ihan eksponenttiin ole kasvaneet niin kasvukäyrä on ollut kohtuullisen jyrkkä on etsittävä toimenpiteitä joilla tuota asumistukimenojen kasvukulmaa saadaan tyrehdytettyä se valmistelu jota hallituksen piirissä on tehty on päätynyt tähän ratkaisuun että tulee toimintatapa joka on muuten ollut suomessa käytössä aikaisemminkin tämä ei ole mikään uusi innovaatio eikä keksintö jossa on tavoitteena osaltaan hillitä asumistukimenojen ihan liian jyrkkää kasvukulmaa pyydän

arvoisa minä pidän aivan käsittämättömänä että hallitus pitää hyväksyttävänä ja suunnitelmanaan sitä että yhä useampi joutuu toimeentulotuen varaan se on erittäin passivoiva tuen muoto joka on tarkoitettu väliaikaiseksi mutta tällä hetkellä monet joutuvat pysyvästi sitä käyttämään kattaakseen asumiskustannuksia ainoa kestävä tapa vähentää asumistukimenoja on vähentää asumistuen tarvetta se että ihmiset joutuvat turvautumaan asumistukeen johtuu kohtuuttoman suurista vuokrista ja liian pienistä tuloista asumistukea joutuvat hakemaan niin työttömät kuin lapsiperheet mutta myös moni moni työssä käyvä ja eläkeläinen

arvoisa herra puhemies eläkeläisten asumistukea tämä ratkaisu ei koske eläkeläisten asumistukeen se vuokrakatto ei olla koskemassa toisekseen te ensimmäisessä kysymyksessänne asetitte kysymyksen niin että ollaan rajaamassa sitä asumistuen määrää ja te kysyitte miten pienituloinen niissä tilanteissa selviää meillä on toimeentulotukimalli toimeentulotukijärjestelmä joka huolehtii muun muassa siitä että kukaan suomalainen ei tule joutumaan taivasalle ei se tietenkään ole ykköstavoite ei kakkostavoite eikä kolmas eikä neljäs eikä viides eikä kahdeksaskaan että joutuu toimeentulotuen varaan mutta tämä tavoite joka on asetettu tähän muutokseen jotta kukaan suomalainen ei joutuisi kohtuuttomaan tilanteeseen niin meillä on onneksi edelleen toimiva järjestelmä jolla kaikkein pienituloisimpia ja köyhimpiä tuetaan

herra puhemies työnteon tulee aina kannattaa sen joka nousee aamukuudelta ja menee alepan kassalle pitää tienata enemmän kuin sen joka ei nouse eikä mene vaikka tämä työttömyys ei olisikaan asianomaisen oma syy

kannustinloukkujen purkamisessa eräs keskeinen tekijä on nyt täällä edellä on arvosteltu sitä että hallitus pyrkii rajaamaan asumistukea tavoitteenaan kannustinloukkujen lieventäminen kukaan edustaja modig ei ole väittänyt että vuokrat automaattisesti laskevat kun asumistukea vähennetään vaan hallitus on todennut että tavoitteena on estää vuokrien nykyisenkaltainen nousuvauhti mutta kysymys kuuluu kun meillä yli kaksi miljardia maksetaan sekä asumistuen että toimeentulotuen kautta asumiseen niin uskooko hallitus tai joku muu että jos leikataan asumistukea reilusti etteikö tämä vaikuttaisi vuokrien nousuvauhtiin

arvoisa herra puhemies kukaan ei ole sanonut tässä salissa aivan niin kuin edustaja zyskowicz totesi että tällä ratkaisulla automaattisesti laskettaisiin vuokratasoa ei kukaan mutta silläkin on merkitystä ja on näyttöjä siitä vaikka esimerkiksi te edustaja modig modig kiistitte sen että asumistuen nousu valuu suoraan vuokriin valuu suoraan vuokriin siitä on näyttöjä kolmas näkökulma joka osin kuuluu ministeri tiilikaisen tontille on se millaista asumista tässä maassa on meillä on yhä useammin yhä pienempiä asuntoja joitten vuokrataso jo lähtökohtaisesti on sellainen että henkilöllä joka muuttaa uuteen pieneen asuntoon vuokrataso on täysin kohtuuton meidän pitää löytää keinoja joilla tähän tilanteeseen vaikutetaan niin että

edustaja zyskowicz otti täällä alepan kassan esimerkiksi kannattaa perehtyä siihen mitä alepan kassalla ja palveluammateissa saadaan palkkaa siellä ei ei kokoaikaista työtä voida edes tehdä koska työtä tarjotaan noin kolmekymmentä tuntia viikossa nämä

ei ole riittävästi asuntoja asuntoja ja markkinat nostavat hintoja ja nämä pientä palkkaa saavat ihmiset ovat niitä jotka joutuvat täydentämään tulojaan kelan asumistuella jotta pärjäisivät ja saisivat leipää ja leivän päälle edes voita kannattaa ensin perehtyä siihen mikä on ihmisten arkitodellisuus suurissa kaupungeissa ettekö arvoisa ministeri siitä syystä voisi vielä tarkistaa tätä leikkausta koska se kohdistuu suoraan näihin nuoriin työmarkkinoille tuleviin pientä palkkaa saaviin ihmisiin

tämä opposition ja hallituksen välinen keskustelu on aika ajoin mielenkiintoista siksi että teillä on näköjään täysin varma tieto esimerkiksi siitä keihin tämä muutos juuri kohdistuu ykköstavoite tässä on on ollut se että meidän pitää löytää keinoja yhtäältä huolehtia ihmisen asumisesta siitä että on katto pään päällä huolehtia siitä että se turvallisuus joka omaan kotiin liittyy on taattu kaikille suomalaisille ja toisaalta me olemme tilanteessa jossa asumistukimenojen kasvukulma on kohtuuton

ei asumistuen nousu ole automaatti joka on valutettavissa

kyllä on tämä keskustelu mielenkiintoista me nimittäin luulimme että hallituksen tavoitteena oli purkaa kannustinloukkuja nyt me kuulimme ministeri rehulan vastauksesta että hallitus onkin varautunut siihen että tämä meno siirtyy paikasta toiseen asumistuesta toimeentulotuen puolelle nimenomaan kannustinloukkujen purkamisen näkökulmasta tässä ei ole mitään järkeä ne pahenevat sillä että yhä useampi tuensaaja siirtyy asumistuen piiristä toimeentulotuelle

puhemies lähdetään liikkeelle kahdesta ongelmasta jotka tässä on ensimmäinen on se että asumistukijärjestelmä nykymuodossaan maksaa kaksi miljardia vuodessa vuodessa ja väitän että me pystyisimme kohdistamaan tämän ihmisten auttamiseen paljon tehokkaammallakin tavalla koska se tällä hetkellä valuu vuokrien korotusten myötä vuokra asuntojen omistajille vuokrayhtiöille erilaisille yleishyödyllisille yhteisöille jotka omistavat näitä taloja toinen ongelma on se että mitä korkeammaksi vuokrat nousevat sitä pahemmaksi kannustinloukku muodostuu ja jos me korvaamme käytännössä sataprosenttisesti vuokran niin se johtaa vääjäämättömästi vuokrien kasvuun

mikä on nähtävissä käyristä tilastoista nyt me haluamme katkaista tämän että vuokrat eivät nouse eivätkä kannustinloukut pahene jotta työtä kannattaa ottaa vastaan tämä on aivan selkeä asia

arvoisa puhemies todellakin kuten ministeri orpo sanoi asuntopolitiikan vaikuttavuutta pitää tarkastella jotta voimme rahaa käyttää tehokkaammin myöskin eduskunnan tarkastusvaliokunta tekee selvitystä tässä suhteessa tässä todella myöskin käy niin että sitä rahaa valuu sijoittajayhtiöille niin kuin joku sanoi sijoittajaporvareille ja jopa sijoittajatovereille tiettyjen yleishyödyllisten yhteisöjen kautta kun katsoo näitä hulppeita hulppeita osingonjakoja arvoisa asuntoministeri onko tarkoitus laajemmin tarkastella nyt lähiaikoina lähiaikoina asuntopolitiikan vaikuttavuutta jotta saamme paremmin rahan kohdistumaan niille jotka sitä

arvoisa puhemies asumisen hintaan vaikuttaa moni seikka tietenkin perusjuttu on markkinoilla pulaa asunnoista vai tasapainoinen markkina tällä hetkellä siellä missä on pulaa asunnoista pyrimme lisäämään rakentamista hallitus on siinä onnistunut vallan mainiosti asuntoaloitusten määrä on kasvanut viidelläkymmenellä prosentilla tämän hallituksen aikana myös kohtuuhintaisen asuntotuotannon eli eli tuetun vuokra asuntotuotannon

arvoisa puhemies on selvästikin hyvä että hallitus teettää selvityksen sosiaaliturvan kannustinloukuista koska teillä selvästikin on siinä nimenomaan opiskeltavaa nyt ministeri rehula tosiaan kertoi että että hallitus varautuu asumistuen leikkaamiseen sillä tavalla että että oletetaan että ihmiset saavat sen vastaavan rahan toimeentulotuen puolelta nimenomaan tässä on se ongelma ei ole mitään järkeä työntää ihmisiä toimeentulotukiriippuvaisiksi koska toimeentulotuki on tarkoitettu lyhytaikaiseksi tuen muodoksi jossa ei ole vastaavaa suojaosaa kuin

herra puhemies on jouduttu tekemään ratkaisuja sosiaaliturvan puolella ja tässä kohtaa asumistuen puolella ja siinä nyt näyttää olevan selkeää joko tahallista tai tahatonta väärinymmärrystäkin

tekemässä me olemme tehneet ratkaisuja mutta toisaalta meillä on toimeentulotukijärjestelmä joka turvaa sen kaikkein heikoimmassa asemassa olevan ihmisen tilanteen silloinkin kun ei muuten pärjää jos te nyt yritätte väittää että se tavoite kolmekymmentä miljoonaa kompensoidaan yksi yhteen ei niin ole tarkoitus tehdä mutta

annetaan niille ihmisille joitten asumisen edellytykset heikkenevät tilanteessa jossa tämä muutos tuo ongelmia toimeentulotuki tulee silloin auttamaan onko tämä oikein vai väärin

arvoisa puhemies tämä on todella hämmentävää nyt on kyllä hallituksella faktat hakusessa orpo te sanoitte että jos me korvaamme asumisen sataprosenttisesti se valuu vuokriin mutta emmehän me korvaa kahdeksankymmentä prosenttia hyväksytyistä vuokran enimmäismenoista me korvaamme toimeentulotuen kautta voidaan päästä sataan te ajatte ihmisiä te sanoitte että teidän mielestänne nämä kasvavat asumistukimenot voisi kohdentaa paremmin ihmisten hyvinvoinnin kannalta mutta ettehän te korjanneet niitä paremmin te siirrätte asumistukimenoja toimeentulotukimenoihin ja tässä edustaja alanko kahiluoto juuri hyvin kuvaili minkä takia toimeentulotuki on se vihoviimeinen tuen muoto jolle meidän pitää ketään puskea mihin te perustatte nämä väitteet siitä että tämä suoraan valuu vuokriin kelan johtavat tutkijat kyseenalaistavat tämän teidän väitteenne mihin te perustatte sen

arvoisa puhemies on niin että meillä on kaksi ongelmaa toinen on se että meillä vuokrat nousevat tällä hetkellä todella nopeasti ja siinä jos saisin puhua samassa myöskin nämä asumistukimenot kasvavat aivan valtavasti ja nämä tuottavat sen että ihmisen ei kannata ottaa työtä vastaan hallituksen velvollisuus on tehdä tälle asialle jotain että me sidomme tämän asumistuen vuokraindeksistä elinkustannusindeksiin haetaan sitä ja uskomme siihen että sillä saadaan se vaikutus että vuokrat eivät nouse eivätkä asumistukimenot sitä myöten nouse eikä kannustinloukku pahene meidän tehtävämme täällä hallituksessa on tehdä ratkaisuja joilla me ratkomme näitä ongelmia ja me uskomme että nämä toimenpiteet ovat oikeansuuntaisia mitä tulee kannustinloukkutyöhön laajemmin niin me jatkamme sitä työtä siinä valtiovarainministeriön ja sosiaali ja terveysministeriön virkamiehet ovat tehneet erinomaista pohjatyötä heidän näkemyksiinsä myös nämä

ilmasto ja energiastrategiasta vuoteen kaksituhattakolmekymmentä saakka siellä nostetaan aivan oikein esille kotimaisten metsien mahdollisuudet uuden kasvun tekemiseen totta kai bioenergiapuolella mutta merkittävä huomio on kiinnitetty myös kotimaisesta puusta rakentamiseen koska meillä on kuitenkin aivan ehtymättömät metsävarat tässä maassa meillä on puuosaamista paljon meillä on rakentamisen osaamista ja muun muassa homekoulukeskustelu on nostanut esille sen että puurakentamista pitää lisätä mutta sillä puolella meillä on monia ongelmia siinä että meillä on valtava byrokratia esimerkiksi rakentamisen säännöissä

hirsitaloihin nämä rakentamismääräykset siihen asentoon että puurakentaminen vihdoin ja viimein tässä maassa lähtee kunnolla liikkeelle todellinen ilmastoteko tänä päivänä on rakentaa puutalo

arvoisa herra puhemies puurakentamista halutaan edistää monella tasolla niin kerrostalorakentamisen puolella kuin pientalorakentamisen puolella itse asiassa kun näitä energiatehokkuusvaatimuksia muutettiin ja nyt asiaa koskevia asetuksia sorvataan siinä nimenomaan halutaan varmistaa se että hirsitaloja pientaloja ja hirsisiä päiväkoteja ja kouluja voi rakentaa edelleen myös sellainen parannus on tulossa että tuota painovoimaista ilmanvaihtoa ei rajoiteta näissä pientalokohteissa itse asiassa enää ei edes edellytetä lämmön talteenottoa painovoimaisessa ilmanvaihdossa jos muuten rakennuksen energiatehokkuus täyttää ne vaaditut kriteerit eli tässä nimenomaan halutaan myös tätä terveellistä ja suomeen hyvin sopivaa hirsirakentamista muun muassa edistää
seuraava kysymys edustaja henriksson

arvoisa puhemies eurooppalaisessa politiikassa kuohuu nyt enemmän kuin pitkään aikaan nyt jos koskaan tarvitaan yhtenäistä euta jossa kaikki jäsenmaat suomi mukaan lukien tukevat yhtenäistä ja vahvaa eurooppaa mutta mitä tekee suomen hallitus nimeää eurooppaministeriksi eu skeptisen henkilön joka aktiivisesti puhuu suomen eu jäsenyyttä koskevan kansanäänestyksen puolesta kysynkin nyt pääministeri sipilältä hallitus ajattelee toimiessaan näin ja minkälaisen signaalin se antaa muille eurooppalaisille maille
arvoisa puhemies eurooppa neuvostossa käytiin tulevaisuuskeskustelu joka lähti bratislavasta ja päätyi päätyi maltan kokoukseen ja rooman julistukseen euroopan unionin kahdellekymmenelleseitsemälle jäljelle jäävää maata ovat erittäin yhtenäisesti nyt tämän tämän julistuksen linjausten takana ja suomi on ollut täysillä tämän valitun linjan takana tämä hallitus toimii täysin sen linjan mukaisesti tämä hallitus ei tule järjestämään mitään kansanäänestyksiä ei edes keskustelemaan siitä

seuraava kysymys edustaja laukkanen
arvoisa herra puhemies turkki on ajautumassa diktatuuriin turkin vankiloissa on toimittajia oikeuden tuomareita opposition poliitikkoja ja mielipidevaikuttajia kaikki ilman oikeudenkäyntiä vappuna oikeusministeriössä erotettiin tuhat henkilöä koko oikeuslaitos on halvaantunut suomen virallinen linja on ollut se että suomi on kannattanut turkin eu jäsenyyshakemuksesta keskustelua ja sen edistämistä kysyisinkin nyt ulkoministeri soinilta onko suomi tarkistamassa linjaansa turkin eu jäsenyyden suhteen ja tekemässä niin kuin monet muut eu maat että on selvästi jäädyttämässä neuvotteluja turkin eu jäsenyydestä
arvoisa herra puhemies maltalla oli viime viikon lopulla niin sanottu gymnich kokoonpano jossa ulkoministerit keskustelivat tästä turkin asiasta eikä yksikään maa siinä keskustelussa sanonut että nämä neuvottelut pitää katkaista mutta kaikki maat kiinnittivät huomiota siihen turkin ihmisoikeustilanteeseen sananvapausongelmiin ja kaikkiin niihin ongelmiin joita turkissa sisäisesti on ja myöskin ulkoisesti on eivät nämä asiat nyt vain sillä tavalla ratkea että ei keskustella vaan ne ratkeavat sillä tavalla että keskustellaan sanon vielä yhden asian kun turkin kanssa tehty pakolaissopimus saatiin aikaan niin sillä hetkellä länsi balkanin reitti tukkeutui tämä pitää muistaa

ja vielä myönnän viimeisenä kysymyksenä puheenvuoron edustaja packalenille
arvoisa puhemies tanskan maahanmuuttoasioista vastaava ministeriö on julkaissut sivuillaan listan niin sanotuista radikaalisaarnaajista joilla ei ole pääsyä maahan listalla on myös suomessa vuonna kaksituhattaviisitoista vieraillut kamal el mekki radikaalisaarnaajien maahantulo kielletään vetoamalla yleiseen järjestykseen ja maahantulokielto kestää kaksi vuotta tanskan maahanmuuttoministeri on todennut helsingin sanomien mukaan että hallitus ei hyväksy sitä että radikaalisaarnaajat tulevat tanskaan saarnaamaan vihaa tanskalaista yhteiskuntaa kohtaan ja aivopesemään ihmisiä muun muassa väkivaltaan naisia ja lapsia kohtaan

arvoisa puhemies mehän seuraamme meidän rajojen yli tulevia henkilöitä aivan varmasti kuten kuten tähänkin asti ja erityisesti nyt kun meillä on hyvin paljon tällaista radikalisoitumista ja meillä on myöskin vihapuheen levittäjiä ja meillä on myöskin

tässä rajojen yli liikkumisessa niin ei ole käyty läpi sitä ihmisen taustaa koska yleensä jos henkilö on rikokseen syyllistynyt niin hän ei saa välttämättä sitä viisumia tullakseen tänne mutta sellaisten henkilöiden jotka eivät tarvitse viisumia tullessaan suomeen seuranta on tietysti erilainen meillä rajavartiosto seuraa kaikkia rajan yli tulevia henkilöitä ja jos on pienikin epäilys siitä että on rikokseen syyllistynyt niin kyllä arvioidaan hänen liikkumisensa suomeen on tietysti ymmärrettävää että jos ei ole mitään rekisterissä ja ei ole vielä rikokseen syyllistynyt vihapuheen näkökulmastakaan niin on vaikea estää tänne tuloa

pitää paneutua todella syvällisesti niissä valiokunnissa joissa tämä on käsittelyssä ja uskon että näin tullaan tekemään ainakin ympäristövaliokunnassa tämähän on nyt jatkoa sille samalle samalle hallituksen politiikalle jota edustivat maankäyttö ja rakennuslakiin muutama viikko sitten tehdyt täälläkin käsitellyt muutokset missä ely keskusten tehtäviä rajattiin ja vastuuta siirrettiin sen huolehtimisesta että päätökset ovat lainmukaisia kansalaisille nyt puolestaan ollaan kansalaisilta viemässä niitä mahdollisuuksia pois joilla he voisivat edes teoreettisesti huolehtia siitä

ympäristö ja kansalaisten oikeudet

arvoisa herra puhemies suomi on eurooppalainen ja pohjoismainen oikeusvaltio ja siihen kuuluu luonnollisesti se että viranomaisten päätöksistä pystyy valittamaan riippumattomaan tuomioistuimeen

viivästyttämiseen kun jossakin kunnassa tai kaupungissa vaikkapa yksimielinen valtuusto on päätynyt johonkin kaavaratkaisuun niin vuosikausia voivat halutessaan eri tahot valituskierroksilla viivästyttää valtuuston tahdon toteutumista minun mielestäni on erinomainen asia että nykyinen hallitus on lähtenyt rajoittamaan tarpeettomia valitusoikeuksia joilla tarpeettomasti vaikeutetaan ja haitataan erilaisten järkevien hankkeiden järkevien kaavoitusratkaisujen etenemistä täällä todettiin että valiokunnissa asiaa on tarkoin ja huolellisesti tarkasteltava siitä olen luonnollisesti samaa mieltä mutta se tavoite että säilytämme oikeusturvan pidämme kiinni oikeusvaltioperiaatteestamme mutta pyrimme estämään aiheetonta asioiden viivästyttämistä on mielestäni aivan oikea

ympäristövaliokunnassa ainakin tähän mennessä on vallinnut täysi yksimielisyys siitä että kaikki se mitä voidaan tehdä käsittelyjen sujuvoittamiseksi vaarantamatta ympäristönsuojelun tasoa ja ympäristölakien toteutumista pitää tehdä esimerkiksi parantamalla viranomaisten välistä tiedonvaihtoa sitä että viranomaiset kysyvät tarpeellisia tietoja toinen toisiltaan sen sijaan että luvanhakijan tarvitsisi olla viranomaisten välinen postikonttori

miten paljon valitukset hidastavat prosesseja hallituksen esityksen perustelujen arvion mukaan käsittelyajat lyhenisivät kymmenen prosenttia mikä on mielestäni aika pieni etu näin merkittävästä muutoksesta meidän laillisuusperiaatteeseemme sitten annettiin sellainen mielikuva että että tehdyt valitukset korkeimmalle hallinto oikeudelle alemman hallinto oikeuden päätöksistä olisivat pääosin perusteettomia kuitenkin tähän mennessä monien ympäristölakien kohdalla joka viides joka neljäs alemman hallinto oikeuden päätös on muutettu korkeimmassa hallinto oikeudessa ei tämä mitenkään luo vaikutelmaa siitä että että valitukset kohoonkaan olisivat valtaosin olleet perusteettomia

arvoisa herra puhemies omassa puheenvuorossani kyllä hyvin selkeästi toin esille sen että nämä kolmen miljardin investoinnit ovat lupajonossa missä osana ovat nämä valitukset mutta toin selkeästi esille sen että esimerkiksi ympäristölupaa jo ennen niitä valituksia jonotetaan seitsemäntoista kuukautta ja sitten kerroin että jos sen päälle tulee valituksia jotka ovat aika yleisiä ja jopa ketjutettuja aika ajoin niin se tarkoittaa vuosien vuosien odotusta sen takia omassa puheenvuorossani toin esille myös vähän jatkoajattelua tähän eli tätä käsittelytakuuajattelua että meillä olisi erilaisissa

pystyy tämänkin jälkeen siis hakemaan muutosta muutoksenhaku tulee siis toimimaan jatkossakin ja päätöksistä pystytään myös valittamaan nämä eivät tässä ole ole poistumassa se että tehtäisiin päätöksiä ilman näitä periaatteita jotka oikeusvaltioon luonnollisesti kuuluvat mutta niin kuin edustaja zyskowicz edellä toi esille meillä on paljon niitä tilanteita missä samoista hankkeista eri vaiheissa kaavoitusvaiheessa sen jälkeen rakennuslupavaiheessa sen jälkeen seuraavassa vaiheessa samat henkilöt tekevät valituksia ja ketjuttavat niitä ja kyllä tämän tyyppiseen pitää myös viranomaisten pystyä puuttumaan ja pidän myös myönteisenä sitä että esimerkiksi ely keskusten roolia on nyt muutettu siten että he toimivatkin sinne kuntiin ja kaavoittajiin päin neuvoa antaen konsultoiden niin että he odottavat että ensin tehdään päätös mistä toinen virkamies valittaa vaan niin että yhteisessä pöydässä etsitään ratkaisu joka on sitten kaikkien kannalta niin ympäristön luonnon kuin sitten hankkeenkin kannalta hyvä

arvoisa puhemies tämä aihehan on varsin tuttu tuttu varsinkin tuolla meillä pohjoisessa suomessa missä esimerkiksi matkailuyritysten hankkeet jumittuvat nämä ovat erittäin tärkeitä työpaikkoja erityisesti näissä pienissä kunnissa jotka elävät matkailusta ikävä kyllä siellä yksittäinen yksittäinen ihminen voi tosiaan näillä valituskierteillä pysäyttää lähes lähes kaikki merkittävät investoinnit kunnassa kunnassa ja tämä on tämä on ikävää tämä on kiusaamista johon ei voida lainsäädännöllä tällä hetkellä puuttua koska kyse ei ole suoraan yhteen ihmiseen kohdistuvasta kiusaamisesta vaan siitä että käytännössä hankaloitetaan koko koko kunnan toimintaa tällä on näitä tutkimuksia ja selvityksiä nyt tehty yrityksistä niin lasketaan että jopa kolmen miljardin euron edestä näitä investointeja tämän lupabyrokratian ja valitusten takia on jumissa pelkästään valitusten takia noin miljardin euron euron verran arvioidaan olevan jumissa ja kun tiedetään että keskimäärin noin kolme vuotta menee yrityksillä siitä että ne ovat päättäneet investoida siihen että se lopulta toteutuu ja yritys on saanut luvat ja valitusprosessit käytyä läpi niin kyllä siinä vaiheessa monesti nämä hankkeet ovat jo ohi ja tällä tavalla merkittävällä tavalla vaikeutetaan meillä työllistämistä suomessa tämä on tämä on sellainen asia

ylipäätänsä pitäisi myös päästä siihen yhden luukun periaatteeseen niin että niin kansalaiset kuin erityisesti yrittäjät voivat jatkossa hoitaa nämä lupa asiansa sillä yhdellä yhdellä hakemusmenettelyllä mahdollisimman paljon yhden luukun kautta näitä prosesseja on tärkeää myös vähentää julkisia menoja merkittävästi koska eri virkamiehet eivät käsittele niitä samoja samoja papereita eri organisaatioissa on tärkeää monen monen eri asian kannalta viedä tätä esitystä eteenpäin
arvoisa puhemies sujuvoittaminen ja normien vähentäminen on hyvä tavoite ja hallitusohjelman mukaista maankäyttö ja rakennuslain käsittelyn yhteydessä tätä työtä jo tehtiin elyjen roolia valittavana viranomaisena rajattiin on kuitenkin tärkeätä säilyttää oikeusturva ja oikeusvaltioperiaatteet ja sen takia tämäkin asia on huolellisesti käsiteltävä valiokunnissa varsinainen kysymykseni ja toiveeni oikeastaan itse asiassa tässä yhteydessä onkin arvoisalle puhemiehelle kun hieman jäi epäselväksi missä valiokunnissa oli tarkoitus tämä asia tulla käsittelemään

arvoisa puhemies hallituksen esitys on tarpeellinen monestakin syystä kun kerran on kysymys lähetekeskustelusta niin otan esille nämä ammattivalittajat jotka aiheuttavat paljon työtä viranomaisille ei ole tosiaan kysymys mistään pienestä vaivasta ja siksi näkisinkin että tämäkin tämäkin asia otetaan vakavasti valiokuntakäsittelyssä esille ja puututaan voimakkaasti siihen koska se on pelkkää kiusantekoa melko pitkälle tiedän omastakin kunnasta tällä hetkellä nyt sitten yhden tapauksen rakennushankkeita pystytään siirtämään melko melko pitkälle ja se ei ole mikään pieni asia

arvoisa puhemies edustaja mölsä äskeisessä puheenvuorossaan nosti esiin ammattivalittajat toinen ryhmä jonka voi mainita sellaiset nimby ihmiset jotka kiivaasti vastustavat jotain vaikkapa sosiaalisin perustein lähistölle rakennettavaa asuntolaa ja käyttävät kaikki mahdolliset keinot hankkeen viivästyttämiseen mukaan lukien valittaminen kaikkiin mahdollisiin oikeusasteisiin kaikissa mahdollisissa prosessin vaiheissa esitän valiokunnille valiokunnille harkittavaksi että he tässä yhteydessä juuri näiden ehkä kaikkein pahimpien ammattivalittajien toiminnan vähentämiseksi harkitsisivat nykyistä laajempaa kuluvastuuta valittajalle tietyissä tilanteissa joissa valitus on täysin aiheeton ja valittajat häviävät juttunsa mehän tiedämme että on oikeudenkäyntimaksut muistaakseni

mutta tällaisten ammattivalittajien kohdalla kun aiheutetut vahingot voivat olla olla satojatuhansia miljoonia euroja hankkeiden viivästyttämisestä mielestäni tulisi harkita jonkinnäköistä kuluriskiä esimerkiksi vastapuolen kulujen osalta mikä voisi omalta osaltaan olla hillitsemässä tarpeettomia aiheettomia valituksia kuitenkin tulee tietysti toimia se huomioiden että kuten aikaisemmin sanoin oikeusvaltioon kuuluu se että viranomaisen päätöksestä pystyy valittamaan

ei tietysti voi täysin kohtuuttomia maksuja tai kuluriskejä asettaa

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö kaksi

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

hallitus on esityksessään muuttamassa ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettua lakia siten että deutsche internationale abitur tutkinto tuottaisi samat oikeudet kuin ylioppilastutkinnon suorittaminen tämä on varmasti oikein ja valiokuntakin on tämän siunannut kuitenkin näin kohtuullisen uutena edustajana täytyy ilmaista tietty ihmetys siitä että näinkin sanoisinko triviaaleja asioita pitää kierrättää täyden lainsäädäntöprosessin kautta salikeskusteluineen ja valiokuntakuulemisineen voisin kuvitella että tällaisen asian voisi säätää jollain kevyemmälläkin menettelyllä vuonna kaksituhattaseitsemäntoista

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö neljä nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä yleiskeskustelu alkaa edustaja valiokunnan puheenjohtaja filatov

ja siksi haluan kertoa mistä on kyse eli silloin kun yritys lähettää työntekijän suomeen niin sillä yrityksellä on velvollisuus ilmoittaa tästä työsuojeluviranomaisille siitä paljonko työntekijöitä tulee ja missä he työskentelevät toisaalta sitten yritykseltä joka tilaa nuo palvelut velvoitetaan sitä että se huolehtii siitä että on olemassa yhdyshenkilö tähän lähettävään

useinhan käy niin että kun ongelmia ilmenee niin lähettävä yritys ikään kuin vaihtaa työntekijät ja sen jälkeen aloitetaan prosessi alusta mutta tämä ilmoitusvelvollisuus tuo sen että että niistä uusistakin työntekijöistä on ilmoitettava ja jos tässä tulee laiminlyöntejä niin siitä tulee tietyt sanktiot mielestäni tämä on äärimmäisen hyvä uudistus että kyllä sieltä eusta jotakin hyvääkin